Euroopan parlamentti on vaatinut toistuvasti ihmisoikeuksista vastaavan Euroopan unionin erityisedustajan nimittämistä. Pelkään kuitenkin pahoin, ettei oikeasti pätevintä ehdokasta tulla tehtävään jälleenkään valitsemaan. Eurooppa ansaitsee ihmisoikeusedustajan, joka on valittu pätevyytensä eikä poliittisten kytköstensä ja poliittisen kädenväännön tuloksena.

Tästä syystä äänestinkin tämän tärkeän mietinnön puolesta.